Sen seurauksena Euroopan kosmetiikkateollisuus on menestynyt. Se on useissa tutkimushankkeissa mukana ja kehittänyt erinomaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka ovat kuluttajien kannalta luotettavampia. Kuluttajat ovat saaneet näin parempia kosmetiikkatuotteita itselleen. Olemme välttäneet erittäin suuren määrän turhia ja julmia eläinkokeita. Kun vaihtoehtoisia menetelmiä on kehitetty EU on mukana tällä hetkellä 33 erilaisessa tutkimushankkeessa on käynyt ilmi, että eläintestit ovat myös erittäin epäluotettavia.

Sen sijaan vaihtoehtoiset menetelmät, jotka perustuvat muun muassa kantasolualustoihin, antavat nopeammin huomattavasti luotettavampia ja monissa tapauksissa edullisempia tuloksia sekä kosmetiikan että myös muiden tuotteiden osalta. Voimme siis aiheesta sanoa, että eläimillä testaaminen on vanhanaikaista, tehotonta ja erittäin julmaa.

Vaikka se koskee myös EU alueella markkinoitavia tuotteita, tuotteiden alkuperästä on erittäin vaikea saada tietoa ja niiden valvonta on osoittautunut erittäin hankalaksi. Se, mitä me tarvitsemme nyt ja mitä parlamentti tällä hetkellä pyytää sekä komissiolta että neuvostolta, on aktiivinen toiminta globaalin koe eläinkiellon aikaansaamiseksi kosmetiikan osalta. Me tarvitsemme kansainvälisen sopimuksen, YKn puitteissa olevan käytännesäännöstön, standardit ja globaalin kampanjan, jolla me voimme kieltää kosmetiikan testaamisen eläimillä vuoteen 2023

Vetoamme sekä neuvostoon että komissioon, että tämän keskustelun ja päätöslauselman jälkeen ne käyttäisivät voimavarojaan sekä suoraan YKhon, sen pääsihteeriin, mutta myös kaikkiin samanmielisiin ja tällä hetkellä vielä erimielisiin YKn jäsenmaihin tämän kiellon aikaansaamiseksi.

Kun nämä testit ovat osoittaneet, että vaihtoehtoisilla testeillä saadaan luotettavampia tuloksia sekä kuluttajan eli ihmisten kannalta että vältetään turhaa eläinkärsimystä ja monissa tapauksissa myös säästetään kustannuksissa, on hyvin tärkeää, että panostamme yhdessä

Kannattaa muistaa, että se, mitä me usein kutsumme syvimmin inhimilliseksi meissä, kuten tunteet, välittäminen, kyky kärsiä, ovatkin syvimmin eläimellisiä osia meissä kaikissa. Se, mitä me teemme eläimille, kertoo meistä hyvin paljon, omasta kulttuuristamme, etiikastamme ja siitä, millaisia ihmisiä me olemme ja haluamme olla.